valiokunnat ovat kahdeksastoista ja yhdeksästoista kaksituhattayhdeksäntoista valinneet puheenjohtajansa

ja varapuheenjohtajansa

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on kansliatoimikunnan vaali totean että vaali on yksimielinen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään yksi tunti asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies esittelen kelan valtuutettujen toimintakertomuksen vuodelta kaksituhattakahdeksantoista kelahan on eduskunnan alainen ja valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos ja kelan valvontaa hoitavat eduskunnan nimeämät valtuutetut ja valtuutettujen nimeämät tilintarkastajat kelan etuudet maksetaan kelan kelan etuusrahastoista joiden kuluista tänä päivänä vastaa kahdeksankymmentä prosenttisesti valtio ja ja kuudestatoista prosentista työnantajat ja vakuutetut sekä kunnat sitten pieneltä osaltaan kelan etuusmenot olivat kertomusvuonna eli viime vuonna lähes viisitoista miljardia euroa kelan valtuutettujen tavoitteena on ollut se että toimintamenot pysyisivät alle kolmessa ja tähän asti tässä ollaan onnistuttu mutta edelliskaudella toimintamenot nousivat jo kolmeen pilkku neljään prosenttiin ja ja ne ovat jo yli yli viisisataa miljoonaa huomenna saamme lisätalousarvion jossa tuodaan lisävoimavaroja kelan toimintamenoihin ja tältä osalta kelan valtuutettujen puheenjohtajana sanon että on välttämätöntä että kelan

maksukyvystä pidetään huolta mutta myös kelan toiminnan vaikuttavuudesta ja ja tehokkuudesta on on huolehdittava valtuutetut ovat kokoontuneet kertomusvuonna kymmeneen yleiskokoukseen ja nostan esille tässä esittelypuheenvuorossani joitakin asioita kertomusvuodelta täällä on paljon uusia totean että tämä kertomus koskee kelan valtuutettujen toimintaa ja tämän kertomuksen liitteinä ovat sitten myöskin koko kelan toimintakertomus ja ja keskeiset tutkimustulokset kelan tutkimuslaitoksesta sitten keskeisiin asioihin kelan hankinnoista totean sen että kela on julkinen ostaja jonka tulee noudattaa hankinnoissaan hankintalainsäädäntöä ja kela teki todellakin kertomusvuonna parisataa hankintapäätöstä mutta näistä hankinnoista valtuutetut käsittelivät erityisesti vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluita kelan korvaamia taksimatkoja ja ja sitten kuntoutuksen terapiahankintoja tulkkauspalveluthan kilpailutettiin jo vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mutta koska tähän hankintaan kohdistui niin paljon kritiikkiä niin palvelun käyttäjiltä kuin myöskin kansanedustajien tasolta ja eri tahoilta niin siksi valtuutetut ja myöskin kelan sisäinen tarkastus kävivät kilpailutuksen läpi mitään juridista huomauttamista ei löytynyt mutta se mikä tuli selväksi on se että kilpailutus ei ole ehkä se paras tapa järjestää tämäntyyppisiä palveluita ja ja sen takia kelan pääjohtaja esitti että lainsäädäntöä muutettaisiin sillä tavalla että että eräät kelan järjestämät palvelut kuten tulkkauspalvelut siirrettäisiin rekisteröitymismenettelyyn ja käytännössähän tämä tarkoittaisi sitä että kela määrittelisi hinnan ja laadun ja palveluntuottajat voisivat rekisteröityä kelan palvelunjärjestäjiksi ja sitten palveluun oikeutetut henkilöt voisivat itse valita palveluntuottajan eli käytännössä siirryttäisiin kelassa valinnanvapausmalliin kela kilpailutti toimintavuonna myös useita kuntoutuspalveluita ja tällä valtuutettujen kaudella me olemme vahvistaneet kelan valtuutettujen valvojan roolia teettämällä ulkopuolisia selvityksiä ja ja kertomusvuonna teetimme selvityksen kelan terapiapalveluhankinnoista ja sanon että hyvä että teetimme tuon selvitysraportin tuo raportti sisälsi neljätoista suositusta kelan tekemän kilpailutuksen kehittämiseksi siinä suositellaan kelan hankintastrategian hankintaohjeiden ja hankintatoimen uudistamista lisäksi selvityksessä kehotetaan vahvistamaan asiakasnäkökulman ja asiakastarpeen ymmärtämistä hyviä hankinta ja kilpailutuskäytäntöjä markkinavaikutusten riittävää huomioonottamista sekä vastuullisuutta ja myöskin kelan riskienhallintaa suositeltiin uudistettavaksi eli merkittäviä huomioita tuli kelan valtuutetut vastaanottivat tämän ulkopuolisen arviointiraportin ja ja pyysimme kelan hallitusta käsittelemään tämän ja ja tekemään myöskin toimenpide ehdotukset miten kelan toimintaa parannetaan kelan hallitus ei vielä ole näitä suosituksia ehtinyt tehdä mutta seuraava kelan yleiskokous tulee saamaan hallitukselta nämä parannusehdotukset no valtuutetut ovat käsitelleet kelan taksimatkoja ja niihin liittyviä hankintoja me olemme seuranneet tiiviisti palveluiden toteutumista ja ja laatua ja edellyttäneet kelan puuttuvan viipymättä esille tulleisiin palvelupoikkeamiin kuten puhelinpalveluiden pitkiin jonotusaikoihin sekä puutteelliseen kuljetusten toimitusvarmuuteen ajoittain seurasimme viikoittain tuon palvelun kehittämistä ja voin tässä todeta että palvelutaso parani syksyn kaksituhattakahdeksantoista aikana kaikkien maakuntien alueilla täysin tai lähestulkoon sopimuksen mukaiseksi lukuun ottamatta uudenmaan maakuntaa jossa palveluita ei saatu toimimaan tämän takia sitten kela ja palveluntuottajat sopivat että sopimus päätetään ja ja kilpailutus tehtiin sitten uudestaan mutta se menee sitten seuraavalle toimintakertomuskaudelle kelan valtuutettujen tavoitteena on myöskin ollut kelan toiminnan avoimuuden lisääminen ja omalta osaltamme olemme toimineet tässä olemme esimerkiksi laittaneet julkisesti nettiin kelan valtuutettujen kokouksen esityslistan ja pöytäkirjan ja edellyttäneet tätä myöskin kelan hallitukselta koska kelan toiminnan avoimuutta ollaan vahvasti peräänkuulutettu ja ja kelan hallitus on nyt myöskin noudattanut meidän suositustamme arvoisa puhemies kelan henkilöstö on kasvanut erityisesti perustoimeentulotuen siirron myötä toimintakertomusvuonna kelassa oli töissä seitsemäntuhattaseitsemänsataa toimihenkilöä ja se on jo neljäsataakuusikymmentä henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuotena me valtuutetut olemme pitäneet tärkeänä että kela on esimerkillinen työnantaja ja pidän hyvänä sitä että työhyvinvoinnin tunnusluvut ovat kääntyneet kasvuun organisaatiouudistuksen notkahduksen jälkeen ja yleisesti kelan henkilöstö pitää kelaa hyvänä työpaikkana heikoin arvosana on on uudistumisella merkittävä osa henkilöstöstä ei pidä kelaa kovin modernina organisaationa joka toimisi taloudellisesti tehokkaasti tai ekologisesti vastuullisesti ja tämä on merkittävä huomio joka kelan hallinnon on syytä ottaa huomioon sitten asiakaspalvelusta ja palveluverkosta jota valtuutetut seuraavat kansanedustajat tästä usein kysyvät me olemme pitäneet tärkeänä kelan palveluiden hyvää saatavuutta kertomusvuoden lopussa palvelupisteitä oli satakuusikymmentäyksi ja sitten pienempiä asiointipisteitä oli satakolmekymmentäkahdeksan ja

kertaa erityisen tärkeänä olemme pitäneet sitä että asioida voi muuallakin kuin netissä kelan nettipalvelut ovat kasvaneet jo seitsemänkymmentä prosenttia hakemuksista on tehty verkossa ja ja vain kolmekymmentä prosenttia paperilla ja noin yksi prosentti suullisesti

perustettiin myöskin it keskus it keskuksen johtajaksi valittiin valtiokonttorin digijohtaja nina nissilä ja ja häntä kelan valtuutetut myöhemmin esittivät kelan kolmanneksi johtajaksi kun mikael forss jäi eläkkeelle eli presidentti nimitti nina nissilän kelan johtajaksi kertomusvuonna asiakastyytyväisyys on on pysynyt

on jämähtänyt vähän alhaisemmalle tasolle ja tähän olemme erityisesti halunneet kiinnittää huomiota arvoisa puhemies kelan riskienhallinta on asia josta olemme erityisesti olleet huolissamme kun asetimme ulkoisen arviointiryhmän arvioimaan perustoimeentulotuen siirtoa ja sen toimeenpanoa niin siinä tuli vahvasti esille se että kelan riskienhallinnassa on vakavia puutteita ja sen pohjalta kelaan onkin perustettu koko organisaation tasolla riskienhallintaa tukeva riskienhallintaverkosto tämän lisäksi kelan valvontatilintarkastusyhteisö teki kelan riskienhallinnasta tarkastuksen ja huomasi siinä parannettavaa ja teki suositukset ja nyt valtuutetut edellyttävät että pääjohtaja esittelee uusille valtuutetuille miten suositukset ovat ovat toteutuneet mutta ihan viimeisenä vaikka aika alkaa loppua toivon että voin todeta sen että kansaneläkelaitoksen rooli on hyvin hyvin paljon muuttunut siitä mitä se oli silloin kun se perustettiin maksamaan kansaneläkettä tällä hetkellä kela maksaa viisitoista miljardia euroa etuuksia ja kelan maksamista etuuksista valtio kustantaa kahdeksankymmentä prosenttia rooli on muuttunut paljon mutta kelaa koskeva lainsäädäntö ei ole muuttunut sen mukana ja sen takia kelan valtuutetut asettivat ulkopuolisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään todellakin vastaako kelan ohjaus ja valvonta sekä asemaa ja hallintoa ohjaavat lait nykypäivän tarpeita olemme saaneet tuon työryhmän esityksen se oli pääosiltaan yksimielinen ja ja työryhmä esittää että jatkossa kelan pääjohtajan ja johtajat nimittäisi tasavallan presidentin sijaan kelan hallitus tuo muutos toteuttaisi hyvän hallinnon keskeisimpiä periaatteita ja selkeyttäisi kelan johtamisjärjestelmän lisäksi hallituksen ja pääjohtajan suhdetta selvitysryhmä esitti myös johtajien virkojen muuttamista määräaikaisiksi eli ole mitään perustetta että tänä päivänä kelan johtaja nimitetään eläkevirkoihin ihan lopuksi haluan sanoa että pidän välttämättömänä että tämä valmistelutyö laitetaan käyntiin ja ja pidän hyvänä että hallitusohjelmassa oli myöskin kirjaus kelan hallinnon uudistamisesta ja ihan viimeisenä totean sen että kelan

arvoisa

vanhusten puolta ja heistä huolta täällä eduskunnassa kaksi kuukautta toimittuani olen huomannut sen että me kaikki haluamme pitää heikoimmista huolta ne eivät ole olleet vain vaalipuheita vaan se on meille kaikille sydämenasia päämäärä meillä on yhteinen luoda yhteiskunta jossa jokaisesta pidetään huolta keinot tosin vaihtelevat ja niiden yhteensovittamisessa tarvitaankin juuri keskustelua jota nytkin voimme käydä ja yhteistyötä kelan valtuutettujen kertomus on tärkeä dokumentti koska se antaa huolenpitoon suuntaviivoja esimerkiksi kelan ja taksipalvelujen saatavuudessa on parannettavaa toivoisi että voisimme saada nykyistä paremmin kuntoutusta myös yli kuusikymmentäviisi vuotiaille moni työiän ylittänyt hyötyisi kuntoutuksesta ja kaipaa sitä haluan tuoda myös sen esille että arvostan sitä että kelan valtuutetut ja kela ovat kertomuksen mukaan kuunnelleet herkällä korvalla kansalaisten palautteita ja keskustelleet niistä pitkin vuotta kelan palveluita käyttävät erityisesti kaikkein köyhimmät ja kipeimmät meillä keskustassa on selkeä näkemys siitä että meidän täytyy vahvistaa huolenpitoa heikoimmassa asemassa olevista ja että se on mahdollista vain jos julkinen taloutemme on kunnossa ilman työtä ja työn tuomia verotuloja emme voi huolehtia heikoimmista valtuutettujen kertomuksen liitteenä oleva kelan toimintakertomus toteaakin että sosiaaliturvan suurimmat haasteet liittyvät talous ja työllisyyskehitykseen sekä siitä johtuvaan paineeseen pienentää julkisia menoja kertomuksessa mainitussa työttömien aktiivimallissa on ollut puutteita mutta tavoite siinä on ollut hyvä ja se on osaltaan myös parantanut maamme työllisyyttä tämä työllistävä vaikutus tunnustetaan myös uudessa hallitusohjelmassa jossa sovitaan että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan sitten kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty aktivointi on ja kannatettavaa mutta kyykyttäminen ei ja siksi on hyvä että aktiivimallia jo jo korjattiinkin kun puutteita havaittiin nyt kun olemme saaneet hallitusohjelmaan monia kelaa koskevia kirjauksia pidän tärkeänä sitä että otamme huomioon tässä toimintakertomuksessa mainitun valtuutettujen toiveen siitä että eduskunnan valiokuntatyöskentelyyn on tärkeää saada mahdollisimman tarkka arvio siitä miten lainmuutokset vaikuttavat kelan resursseihin lisäksi valtuutetut korostavat että lakeja muutettaessa toimeenpanijalle tulee varata riittävä aika muutokseen valmistautumiselle riittävä määrä työntekijöitä kelassa on sekä kelan että asiakkaan ja koko yhteiskunnan etu kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat esimerkiksi lapsiperheiden tuet sairausvakuutus kuntoutus työttömän perusturva asumistuki perustoimeentulotuki opintotuki vammaisetuudet ja vähimmäiseläkkeet hallitusohjelmassa on runsaasti näitä koskevia parannuksia ja lisäksi päätettiin käynnistää suuri sosiaaliturvauudistus ja toteuttaa sote uudistus näissä luonnollisesti kelan rooliin tulee suuria muutoksia ja kela tulee olemaan niissä merkittävästi mukana pidän erittäin hyvänä myös sitä edustaja sarkomaan esille nostamaa huomiota että hallitus onkin jo huomioinut ohjelmansa vaikutuksia kelaan kohdentamalla eilen julkistetussa lisätalousarvioesityksessä viisi miljoonaa euroa kelan toimintamenoihin haluan puolestani kiittää kelan valtuutettuja työstä jota olette tehneet ja tästä kertomuksesta toivon että välitätte kiitokset myös kelan henkilökunnalle kelan henkilökunta on niin kuin tästä toimintakertomuksesta ilmenee joutunut sopeutumaan ja saanut sopeutua moniin muutoksiin ja venynyt suomalaisten heikoimmassa asemassa olevien parhaaksi eilen valitsimme täysistunnossa keskuudestamme uudet kelan valtuutetut tulevalle kaudelle toivotan teille onnea ja siunausta tuohon tehtävään kelan varavaltuutetuksi valittuna luin kertomusta hyvin mielenkiinnolla ja ajattelen että tässä on esimerkiksi juhannukseksi hyvää luettavaa meille kaikille

arvoisa rouva puhemies haluan minäkin kiittää edustaja sarkomaata tämän kelan valtuutettujen kertomuksen hyvästä esittelystä ja kiitos myös edustaja aittakummulle hyvästä puheenvuorosta edustaja aittakumpu tuossa esitteli laajasti näitä kelan edunsaajaryhmiä ja kyllähän se näin on että kela laajasti koskettaa jokaisen suomalaisen elämää sen eri vaiheissa

niin kuin tuolta kelalta saaduista tiedoista voidaan lukea niin tänäkin keväänä

kela on joutunut lähettämään neljällekymmenelletuhannelle nuorelle suomalaiselle kirjeen että heiltä peritään takaisin opintotukea jota ovat saaneet ja syy takaisinperintään on se että he ovat opintojensa ohella tehneet liikaa töitä tämä että kela joutuu näitä takaisin perimään ei tietenkään ole kelan vika kelahan vain toimeenpanee niitä lakeja joita eduskunta on säätänyt mutta me olemme kokoontuneet näille valtiopäiville lakeja säätämään ja siksi haluan herätellä herätellä keskustelua siitä että opintotuen tulorajoja ei ole tarkistettu kahteentoista vuoteen tuossa viime talvenahan palkansaajien tutkimuslaitos teki tutkimuksen jossa tosiaan tultiin siihen johtopäätökseen että tästä opintotuen alhaiseksi jääneestä tulorajasta joka nykyisin on siis tuo kaksitoistatuhattasatayhdeksänkymmentäviisi euroa vuodessa aiheutuu merkittävät hyvinvointitappiot näiltä neljältäkymmeneltätuhannelta opiskelijalta kela haluaa periä takaisin neljäkymmentäkolme pilkku kolme miljoonaa euroa opintotukia no tämä tietysti voi jostain kuulostaa siltä kuin valtio siinä pärjäisi mutta näin ei ole vaan tämä tutkimus selvästi osoittaa että jos opintotuen vapaan tulon rajaa korotettaisiin viidelläkymmenellä prosentilla eli se nousisi tasoltaan noin kahdeksaantoistatuhanteen euroon vuodessa niin opiskelijoiden tekemä työmäärä kasvaisi keskimäärin noin kuusisataa euroa opiskelijoiden vuosiansiot nousisivat ja tämän lopputulemana valtion nettotulot kasvaisivat viisi pilkku yhdeksän miljoonaa euroa vuosittain

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja sari sarkomaata kansaneläkelaitoksen valtuutettujen puheenjohtajaa hyvästä esittelystä ja tästä toimintakertomuksesta joka on mielestäni kyllä hyvin informatiivisesti ja selkeästi laadittu siitä on helppo saada kuva kansaneläkelaitoksen tilasta ja ja myös niistä ajankohtaisista haasteista joita kelalla on edessään edustaja sarkomaa totesi että tällä tarkasteltavalla toimintakaudella valtuutetut asettivat ulkopuolisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään kelan tulevaisuutta selvittämään sitä vastaavatko kelan ohjausta ja valvontaa asemaa ja hallintoa ohjaavat lait nykypäivän tarpeita kansaneläkelaitos on historiallinen organisaatio joka on varsin toisenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa aikoinaan perustettu ja sosiaaliturva jota kela hallinnoi on kyllä huomattavan paljon muuttunut tänä tänä aikana

tuo selvitysryhmä joka luovutti raporttinsa piti tärkeänä että kelan toimialalla toimivien ministeriöiden ohjausta ohjausta vahvistetaan meillä on ollut kokemuksia tilanteista joissa kansaneläkelaitoksen toimintaan aika merkittäviä haasteita muuttuneiden lainsäädäntöjen vuoksi yksi tällainen oli perustoimeentulotuen myöntäminen joka siirtyi kelalle vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa melko pian heti siinä vuoden alussa tapahtuneen muutoksen myötä käsittely ruuhkautui ja käsittelyajat viivästyivät ja se aiheutti melkoisia vaikeuksia monille kansalaisille tuossa yhteydessä kirkastui se että sosiaali ja terveysministeriön vaikutusmahdollisuudet kelan toimintaan olivat aika heikot koska suoraa suoraa ohjausmahdollisuutta ei ole samalla täytyy muistaa se että kansaneläkelaitos toimii eduskunnan valvonnassa eli se on meidän meidän valvonnassamme oleva laitos itsenäinen sosiaaliturvalaitos jolla on oma hallinto ja talous ja valvontaa hoitavat nuo kahdentoista eduskunnan nimeämää valtuutettua kelan toiminnalla on todellakin iso merkitys yhteiskunnassa monen ihmisen toimeentulo on riippuvainen kelan toiminnasta siitä saadaanko nuo päätökset viivytyksettä ja ja sovitussa aikataulussa

suuresta yhteiskunnallisesta merkittävyydestä johtuen olisi perusteltua että myös kelan valtuutettujen kokoonpano olisi parlamentaarisesti kattava tästähän käytiin keskustelua viime kaudella ja olen ymmärtänyt että puheenjohtajakin on ollut sitä mieltä että kaikilla eduskuntaryhmillä tulisi olla jonkinlainen edustus tuossa valtuutettujen joukossa viime kaudella ja näin on nyt uudenkin päätöksen mukaan esimerkiksi kristillisdemokraateilla omaa valtuutettua näitten valtuutettujen joukossa se johtaa käytännössä siihen hankalaan tilanteeseen että esimerkiksi kun kansalaiset ottavat meidän edustajiimme yhteyttä niin meillä ei ole oikein mitään välineitä miten niitä asioita hoitaisimme vaikka olemmekin edustajina suorassa vastuussa kelan toiminnasta emme voi tehdä kirjallisia kysymyksiä hallitukselle koska hallitus ei siitä siitä vastaa sosiaali ja terveysministeri ei ole suoraan kelasta vastuussa eikä ole mitään muodollista välinettä jolla voisimme kelan valtuutettuihin olla yhteydessä ja heiltä vaatia sitä vastuunkantoa ei ole mitään sellaista välinettä jota tässä voisi käyttää muuta kuin sitten tietenkin ihan tavanomainen käytäväkeskustelu johon johon on kaikilla kaikilla tietenkin

meillä on edessämme toivon mukaan mahdollisimman pian uudistus joka koskee koko sosiaaliturvaa tässä yhteydessä toivon että kansaneläkelaitos on paremmassa valmiudessa kuin silloin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kun perustoimeentulotuki siirrettiin kelalle jotta kansalaisten kannalta tärkeiden etuuksien kohdalla ei tapahdu viivästyksiä jotka jotka vaikeuttavat kansalaisten arkea ja siinä yhteydessä ajattelen että olisi tärkeää että kaikki eduskuntaryhmät olisivat siellä valtuutettujen joukossa edustettuina

arvoisa rouva puhemies viime vuonna kela maksoi perustoimeentulotukea seitsemänsataakuusitoista miljoonaa euroa josta merkittävä osa meni nuorille täysi ikäisille alle kaksikymmentäviisi vuotiaille toimeentulotukihan on tarkoitettu viimesijaiseksi lyhytaikaiseksi tukimuodoksi auttamaan tilapäisen vaikean tilanteen yli kelan tietojen mukaan toimeentulotukiasiakkuudet erityisesti nuorten kohdalla ovat kuitenkin osin muuttuneet pitkäaikaisiksi mikä ei ole tämän tuen alkuperäinen tarkoitus

mutta ei yksinään riitä auttamaan nuoria myös kelan ohjaamo toiminnassa mukana oleminen on ollut tärkeää nuorten kannalta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kannalta on hyvin ongelmaista että he voivat voivat hakea pitkiäkin aikoja toimeentulotukea kirjallisesti tapaamatta koskaan ketään kasvotusten tällainen käytäntö ymmärrettävästi vain passivoi ja vahvistaa syrjäytymiskierrettä jokainen toimeentulotukea saava nuori pitäisi ainakin omasta mielestäni tavata henkilökohtaisesti ja auttaa nuorta hänen tarvitsemansa avun ja tuen piiriin erityisesti nyt perustoimeentulotuen maksatuksen ja

arvoisa rouva puhemies

erityisesti edustaja sarkomaan selkeästä asian esittelystä yksi vuoden kaksituhattakahdeksantoista merkittävimmistä etuushankkeista oli kansallisen tulorekisterin käyttöönoton valmistelu kela on osallistunut alusta lähtien tulorekisterin tuottamiseen tulorekisterin käyttöönoton tavoitteena on edistää palveluiden automatisointia ja helpottaa merkittävästi etuuksien hakemista tulorekisterin ansiosta monia etuuksia voidaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta lähtien myöntää ajantasaisten tietojen pohjalta aikaisempaa nopeammin hyvä niin vuodenvaihteessa voimaan tullut laki tulorekisteristä on kuitenkin aiheuttanut jonkun verran haasteita erityisesti urheiluseuroissa avaan asiaa hiukan tarkemmin haasteena on erityisesti juniorituomareille maksettavat palkkiot jotka summasta ja saajan iästä riippumatta on ilmoitettava tulorekisteriin viiden päivän sisällä maksusta seuraavassa eräs tosielämän esimerkki urheiluseuran toiminnasta seuran toiminnassa juniorituomareita oli kauden aikana kahdeksankymmentä henkilöä ikähaarukka kahdeksasta vuodesta ylöspäin tuomaripalkkio euroa per peli pelikausi oli toukokuu syyskuu eli viisi kuukautta jokainen tuomari tuomitsi joka kuukausi palkkatapahtumien määrä ollen viisi kertaa kahdeksankymmentä eli neljäsataa kappaletta käytössä olevassa kirjanpito ja palkanmaksuohjelmassa palkkatapahtuman hinta on seitsemän euroa kappale ja siihen tilitoimiston työ päälle eli kymmenen euroa kappale tällöin tämän toiminnan kustannukset urheiluseuralle olivat neljätuhatta euroa

samana iltana ilmoituksia tulee valtava määrä jos toimitaan niin että kaikki palkkiot maksetaan tuomareiden pankkitileille tilitoimiston kautta niin kustannusarvio on siis tuo mainitsemani neljätuhatta euroa käytäntö menee kuitenkin useimmiten niin että tuomari ottaa kuittaukset joukkueelta tuomitsemistaan peleistä ja lähettää kuun lopussa ilmoituksen tilitoimistoon tuomaripalkkiot pitäisi maksaa seuran yleiskulutililtä minkä jälkeen ne laskutetaan joukkueelta eli tulee paljon lisätyötä aikaisempaan verrattuna jos tilitoimisto tekee erittelyn tuomaripalkkioista joukkueittain lisäkustannukset ovat vielä suuremmat tuomaripalkkiot ovat siis työkorvausta josta ei makseta sivukuluja eikä suurimmasta osasta mene veroja voittajia tässä asiassa ei oikein ole valmentajien kilometrikorvaukset pelaajapalkkiot ynnä muut eivät ole niinkään ongelma vaan nimenomaan nämä juniorituomareiden palkkiot ja niiden yhteys tulorekisteriin arvoisa puhemies ilman juniorituomareitakaan asioita ei pystytä hoitamaan sen me tiedämme varmasti kaikki juniorituomarina olohan on vähintään yhtä kasvattava kokemus kuin pelaaminenkin vaatii rohkeutta olla yksin tai kaksin aikuisten valmentajien edessä tämä sama ongelma toistuu monessa eri lajissa arvoisa puhemies hallitusohjelman sivulla seitsemäänkymmeneenyhdeksään sanotaan seuraavasti kansalaistoimintaa häiritsevää hallintokuormaa puretaan ja lupakäytäntöjä kevennetään selvitetään ja poistetaan pikaisesti muun muassa tulorekisterin aiheuttama tarpeeton kansalaistoimintaa häiritsevä hallinnollinen hallinnollinen taakka pienille yhdistyksille tämä on hyvä kirjaus eli hallitusohjelma ottaa asiasta koppia tämä toivon mukaan johtaa toiminnan järkevöittämiseen seuratoiminnan hallinnollista taakkaa on vähennettävä ja toiminnan ketteryyttä on lisättävä

esittelystä valtuutettujen kertomus on myös kirjallisessa muodossaan helposti luettavaa ja helposti lähestyttävää ja siinä mielessä kiitokset myös koko valtuutettujen toimintakertomuksen kelan toiminta on suomalaisten pienituloisten ihmisten kannalta tärkeä ja koko yhteiskuntaa kannatteleva järjestelmä mutta keskityn nyt ehkä enemmän kelan korvaamiin taksimatkoihin nyt tässä kertomuksessa kuvataan ehkä selkeämmin se miksi näin kävi miksi kelan taksipalveluiden osalta uudistuksen myötä aiheutui sekaannusta ja puutteita palveluissa aiemmin täällä käsitellessämme valtuutettujen kertomusta liikenneministeri kiisti sen yhteyden että taksilaki olisi sinällään aiheuttanut sen mutta nyt tässä kertomuksessa on kuvattu se että se olisikin vaatinut lakiesityksen eikä sitä pelkällä asetuksella olisi voitu tehdä nyt tämä avaa sen asian mitä ja kuinka sattui ja siitä on hyvä lähteä kehittämään toimintoja

on kuvattu hyvin kuinka kelassa on tiedostettu nämä ongelmat joita korvattaviin taksipalveluihin tulee täällä kuvataan hyvin mitä kaikkea on tehty kuinka paljon on annettu sakkoja ja kuinka paljon kilpailutusta ollaan pyritty kehittämään ja palvelujen tarjontaan on tullut selkeästi parannusta kuitenkin itse pohdin sitä että jos kunta kilpailuttaa vaikkapa maansiirtokuljetuksia omaavia yrityksiä niin kyllä siinä kilpailutusvaatimuksessa yleensä edellytetään että kilpailuun osallistuvalla on sitten sellainen kalusto jolla voidaan suorittaa tämä toimenpide eli kun katsoo tätä puhelinpalveluitten osalta niin edelleenkin tämä on puutteellista ja nyt toivoisin että valtuutetut omalta osaltaan vievät kelan kilpailutusta kehittäville tahoille pyynnön ja vaatimuksen että

joka haluaa osallistua kilpailuun pitää olla käytännössä riittävät resurssit joilla voidaan turvata se sillä jos saadaan jalka oven väliin niin sakot eivät välttämättä tee liiketoiminnasta kannattamatonta

arvoisa puhemies myös minä kiitän kelan valtuutettujen puheenjohtaja sari sarkomaata erittäin

kansaneläkelaitos on suomessa paljon vartija kelan kanssa asiointia on lähes mahdotonta väistellä koko elämän ajan joten sen toimintakyky heijastuu suuren ihmisjoukon arkeen kelan valtuutettuna olen seurannut toimintaa läheltä jo pidemmän aikaa ja voin todeta vilpittömästi ja uskon että moni valtuutettu yhtyy tähän ajatukseen että kela yrittää pysyä palveluissaan ajan hermoilla ja pyrkii resursseihin suhteutettuna niin hyvään asiakastyytyväisyyteen kuin mahdollista kelan toiminnasta valitetaan julkisuudessa varsin paljon mikä johtuu varmasti osin käsiteltävien asioiden monimutkaisuudesta sekä tulkinnanvaraisuudesta kelan toiminta on erittäin merkityksellistä myös suomen talouden kannalta ja sen hoitaman sosiaaliturvan etuusmenot olivat vuonna kaksituhattakahdeksantoista yhteensä neljätoista pilkku kahdeksankymmentäseitsemän miljardia euroa kasvua vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista verrattuna oli nolla pilkku kaksi prosenttia ja etuusmenot olivat bruttokansantuotteeseen suhteutettuna reilut kuusi prosenttia toimintakulut ylsivät yli nolla pilkku viiteen miljardiin joten silläkin on siis todella väliä kuinka kela johtaa ja hallinnoi toimintaansa kilpailutus ja vammaisten kuntoutuspalvelut ovat yhtälö joka ei oikein toimi se aiheuttaa suuria ongelmia monille taksiuudistus on asia joka ei ole mennyt nappiin kela kyydeissä ilmenee ongelmia edelleen

ongelmakohdat on kuitenkin tunnistettu ja muun muassa kela taksijärjestelmä pitää saada nykyistä toimivammaksi mahdollisimman pian ongelmat pitää korjata kun ne havaitaan poliitikkojen ja median luoma paine on aiheellista ja odotan myös itse taksiasiaan liittyen tosielämän tasolla näkyviä parannuksia vuonna kaksituhattakahdeksantoista asiointimäärät asiakaspalvelussa pienenivät hiukan mutta erityisesti puhelinpalvelujen kysyntä jatkui kovana kertomuksesta ilmenee että erityisesti alkuvuonna ruuhka asiakaspalvelussa pääsi yllättämään ja jonotusajat venyivät kasvaneen työtaakan seurauksena asiakaspalveluun myönnettiinkin lisää resursseja ja tilanne muuttui myös sen myötä vähän paremmaksi vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana peräti kaksikymmentä palvelupistettä korvattiin muilla palveluilla perustuen kelan hallituksen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista määrittämiin kriteereihin korvaavia palveluita ovat esimerkiksi kuntiin perustetut asiointipisteet ja sosiaalitoimen yhteydessä toimivat pop up palvelut vuoden lopussa palvelupisteitä oli kattavan palvelun toimipisteiden alasajo ei ole ongelmatonta kannan erityistä huolta ikäihmisistä ja vammaisista ja muuten heikommassa tilanteessa olevista suomalaisista joille tuottaa vaikeuksia asioida muuten kuin perinteisesti tiskillä kelan ja myös muiden viranomaispalvelujen siirtyminen verkkoon kiihtyy vain entisestään palvelujen muuttuessa on pidettävä huoli siitä että riittävää tukea ja opastusta on tarjolla aivan jokaiselle kaikkialla maassa tasavertaisuus julkisten palvelujen saatavuudessa saa olla kiinni it taidoista tai liian pitkistä välimatkoista tästä johtuen palvelupisteiden verkoston maantieteelliseen kattavuuteen on mielestäni kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota arvoisa puhemies maalis ja syyskuussa kaksituhattakahdeksantoista toteutetuista asiakastyytyväisyysindeksikyselyistä kävi ilmi että yleinen tyytyväisyys kelan palveluihin on kuitenkin melko hyvällä tasolla arvosanan ollessa asteikolla nollasta kymppiin laskettuna mobiilikyselyn tulokset olivat vielä pykälää parempia asiakkaat olivat kaiken kaikkiaan melko tyytyväisiä kelan kykyyn vastata heidän palvelutarpeisiinsa ja kelan palveluihin yleensä puutteita ilmeni asioimisen helppoudessa ja vaivattomuudessa sekä tiedonsaannin riittävyydessä ja selkeydessä asiakkaille kuuluvien etuuksien ja on hyvä että kela selvittää asiakastyytyväisyyttä aktiivisesti ja säännöllisesti vaikka yleinen arvosana on hyvä nostaisin esille palveluprosessin kehittämisen erityisesti haastavimmissa tapauksissa sekä silloin kun ilmenee erimielisyyksiä asiakkaiden kanssa kaikki työtään tekevät virkailijat ja asiakkaat ovat kuitenkin vain ihmisiä joten kommelluksia sattuu aina ja näin tulee olla jatkossakin tästä johtuen toivon että erityisesti tällaisten ongelmallisten tapausten ratkominen saa jatkossa entistäkin

enemmän painoarvoa kelan toiminnan kehittämisessä lopuksi arvoisa puhemies perussuomalaisten edustajina valtuutettuina ovat lisäkseni toimineet leena meri ja varajäsenenä mika niikko ja vielä sanoisin sen että ylivoimaisesti eniten palautetta kansanedustajana saan kelaan liittyvissä asioissa yhteydenottoja ja palautetta palautetta ja toivotaan toimenpiteitä kaiken kaikkiaan kuitenkin kiitos valtuutettuna on ollut hyvin mielenkiintoista ja hyvin ansiokasta olla nimittäin siellä saa tietää kuinka suomen kansa voi lopuksi sanon vielä kaikille erittäin hyvää juhannusta

arvoisa puhemies haluan aluksi kiittää edustaja sarkomaata hienosta esittelystä kelan toimintakertomuksen osalta kommentoin samaa taksikyytiasiaa jota jo edustajat myllykoski ja elomaa hieman sivusivat nimittäin olemme varmasti kaikki saaneet paljon palautetta ihmisiltä koskien näitä kela taksien saatavuusongelmia ne ovat olleet myöhässä ja kyytien tilaamisessa on tilaamisessa on ollut ongelmia tilauksia on joutunut jonottamaan pitkään ja joskus taksit eivät ole saapuneet ollenkaan ilmeisesti ongelmia on ollut erityisesti täällä etelässä helsingissä on ihan ymmärrettävää että ongelmat ovat varmaan johtuneet juuri siitä että kilpailutukset tehtiin samaan aikaan kuin valtakunnallinen taksiuudistuskin toteutettiin niinpä olen erityisen iloinen siitä että näyttää todella siltä että kelan valtuutetut ovat aktiivisesti ja hyvin säännöllisesti seuranneet sitä tilannetta saaneet ja pyytäneet raportteja tästä taksikilpailutuksesta ja sitä kautta pyrkineet jatkuvasti seuraamaan tilannetta ja parantamaan sitä toivon että jatkossa toimitte samalla lailla vastuullisesti ja että myöskin kelan kilpailutusosaamista kehitetään nykyisestä edelleen se on julkisella sektorilla monella eri taholla ollut vähän ongelma ja se on hyvä kehityskohde tulevinakin vuosina kiitos

arvoisa puhemies meillä on käsittelyssä kelan valtuutettujen toimintakertomus vuodelta kaksituhattakahdeksantoista ja haluan myös osaltani kiittää kelan valtuutettujen puheenjohtajaa sari sarkomaata hyvästä selostuksesta taksipalvelujen saatavuus ja vaativan kuntoutuksen kilpailutus ovat asioita joista on tullut paljon yhteydenottoja ja jotka ovat huolettaneet ihmisiä nämä on otettava vakavasti ja niihin onkin tartuttu kelassa kiitokset siitä vammaiset lapset

sellainen erityisryhmä jonka kohdalla pitää kyllä kysyä ja kyseenalaistaa ovatko he se ryhmä jonka vaatima kuntoutus altistetaan kilpailutukselle heidän tarpeensa tulee arvioida yksilöllisesti räätälöityä kullekin heille itselleen sovitettavaa lasten kuntoutuksen kohdalla merkittävä osuus on myöskin vuorovaikutuksen toimivuudessa henkilökunnan kanssa ja ja jos se ei toimi niin kuntoutuskaan ei etene toinen asia mihin haluan kiinnittää tässä huomiota on myös

kansanedustaja jaana pelkosen esille nostama nuorten syrjäytyminen on erittäin ilahduttavaa että vuoden kaksituhattakahdeksantoista keskeinen hanke myös kelassa on ollut neet nuorten mahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantaminen

toimenpiteet mihin on tartuttu että saataisiin syrjäytymisvaarassa olevista nuorista kiinni tätä työtä on tarpeen jatkaa ja ottaa siihen vielä aktiivisempi ote niin että yhteistyötä kuntien kanssa parannetaan ja itse näkisin että siihen tarvittaisiin jonkinlainen velvoittava velvoittava lakimuutos niin että kun huoli ja tämmöinen ilmoitus kelasta lähtee kuntiin niin niin kunnan sosiaalitoimen pitäisi olla aktiivisesti yhteydessä nuoreen nuoren tapaaminen olisi yksi tärkeä asia siinä jolloin pystyttäisiin kartoittamaan sitä koko elämäntilannetta kansanedustaja heikki autto nosti myös opintotuen esille ja olen aivan samaa mieltä että opintotuen tulorajojen uudelleentarkastelu pitäisi jatkossa tehdä on hienoa on kyllä tämän tämän vuoden asia jo että tämä oppimateriaalilisä edellisen hallituksen aikaansaama hyvä uudistus joka on tulossa käyttöön nyt jo heti syyskauden alusta on saatu jouhevasti käyttöön kelan kautta opintotuen hakemisen yhteydessä

arvoisa puhemies kiitoksia kelalle ja kelan valtuutetuille toiminnasta ja tämän toimintakertomuksen meille tuottamisesta arvoisa puhemies eniten palautetta kansalaisilta kelan toimintaan liittyen on ehkä tullut näistä kela takseista mihin tässä ovat aiemmat puhujat jo viitanneet niiden toiminnassa on koettu paljon ongelmia ja kuten tiedetään ongelmat lähtivät käsistä viimeisen kilpailutuksen ja taksilain muutoksen jälkeen ongelmia on on ollut palvelun laadussa kyytien välityksessä odotusajassa ja alati vaihtuvissa kuskeissa myös taksiyrittäjiltä on tullut jonkun verran kritiikkiä liittyen erityisesti välityspalveluiden välityspalveluiden toimintaan toivottavasti palvelun laatua seurataan jatkossakin kelassa ja valtuustossa ja tarvittaessa ryhdytään tarvittaviin toimiin olen iloinen siitä että valtuustossa tähän asiaan on kiinnitetty huomiota toinen asia mistä on tullut runsaasti palautetta on nämä tulkkauspalvelut joissa myös on koettu ongelmia niin ikään kilpailutuksen jälkeen ihmiset eivät enää aina ole saaneet tarvettaan vastaavaa laadukasta tulkkausta ja toisaalta monia kokeneita tulkkeja

edellinenkin puhuja viittasi tämä kokonaisuus varmaan kertoo siitä että että ihmisten palvelujen kilpailuttaminen varsinkin kun tarpeet ovat usein hyvin yksilöllisiä ja vaihtelevia on erittäin vaikeata siinä ei aina onnistuta välttämättä halutulla tavalla joten on tärkeää että on tällaisia vaihtoehtoisia hankintamuotoja ja toisaalta kilpailutuksen laadun ja toteutuksen seurantaa ja edelleenkehittämistä iloinen että valtuustossa on tähän kiinnitetty huomiota ja varmasti kiinnitetään jatkossakin huomiota ongelmien ilmaantuessa ja erityisesti ongelmien ennaltaehkäisemiseksi arvoisa puhemies perustoimeentulotuesta sen verran että sen siirto kelaan kun siitä päätettiin ja se tehtiin ei lähtökohtaisesti ollut säästötoimi valitettavasti kuitenkin esimerkiksi lääkekulujen korvaamisessa on joidenkin ihmisten osalta siirto aiheuttanut heikennyksiä ja leikkauksia ja vaikeita tilanteita ihmisten elämän ja toimeentulon kannalta on hyvä että myös tähän asiaan kelan valtuustossa on kiinnitetty huomiota ja toivon kun kelassa päätöksiä tehdään niin aidosti otetaan yksilökohtaisesti huomioon se ihmisen tilanne eikä aiheuteta

valtuutettujen toimintakertomuksen esittelystä vuodelta kaksituhattakahdeksantoista kiitokset erityisesti kelan valtuutettu sari sarkomaalle hän hyvin jäsensi tätä tätä toimintakertomusta ja ja todellakin ihmiset ottavat paljon meihin kansanedustajiin yhteyttä koska tietävät että kela on yhteiskunnan ja ennen kaikkea eduskunnan laitos mutta niin kuin tuossa edustaja räsänen toi esille aiemmassa puheenvuorossaan tällä hetkellähän tilanne on se että parlamentaarinen edustus ei tuossa kelan valtuutettujen joukossa tule täyttymään ja siinä mielessä aika monesti on sitten vain joutunut antamaan kollegoitten nimiä ja on toivonut että henkilöt ottavat sitten heihin yhteyttä jos on sen tyyppisiä asioita joita ei ei pysty kansanedustajana edistämään mutta niin kuin näissä puheenvuoroissa on tullut esille ja myöskin tässä sarkomaan esittelyssä kelalla eivät kaikki nämä

ja kuntoutuksen kilpailutus tulorekisteriin siirtämiset aina ole menneet ihan niin kuin strömsössä ja se on tietenkin hyvä että tuodaan nämä esille mutta joskus sitten miettii että tämmöisiin isoihin järjestelmäuudistuksiin pitäisi pystyä hyvin huolellisesti etukäteen varautumaan koska nämä ovat juuri niitä asioita joissa se niin sanottu pieni kansalainen sitten kokee tulevansa tulevansa raskaasti päähän potkituksi kun ihmettelee että minkä takia esimerkiksi niin kuin tuossa juuri tämänkin keskustelun aikana eräs kansalainen laittoi viestiä takuueläke ja työkyvyttömyyseläke ovat lyöneet toisiaan korville kun tulorekisteristä onkin ilmennyt jokin pieni palkkio ja henkilöltä lähtee sitten seuraavassa kuussa kokonaan takuueläke sieltä pohjalta pois kyllähän se on tosi vaikeaa semmoisissa tilanteissa ihmisille selittää että hyvä tavaton että että tässä on nyt tämäntyyppinen ongelma kun ihminen kokee jäävänsä täysin tyhjän päälle ja ikään kuin yhteiskunnan

että niihin on hyvissä ajoin valmistauduttu ja niihin tehdään sitten tarvittavat muutokset ja että niissä on sitten laaja alaiset työryhmät pohtimassa kaikkia näitä yhteensovittamisen ongelmia täällä on nostettu erityisesti esille vielä tämä viime vuonna kuohuttanut taksien kelakyytien kilpailutus ja täytyy sanoa että hyvä että asiassa nyt ollaan päästy vähän selkeämpään suuntaan mutta erityisen hyvää on se että että hallitusohjelman kirjauksesta on pääteltävissä että että joka siellä taustalla on ollut tätä hämmennystä aiheuttamassa ollaan nyt hakemassa korjauksia ja ja on syytäkin koska meillä tuolla maaseudulla ei kyllä ole kohta taksia ollenkaan ja ja täällä helsingin seudulla kasvukeskuksissa taksit eivät oikein tiedä minne niitten pitäisi ajaa
on ilmeisesti tarvetta debattiin edustaja kurvinen myönnän yhden minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron
rouva puhemies kiitoksia täällä on käyty erittäin laadukasta keskustelua tästä kelan valtuutettujen toimintakertomuksesta viime vuodelta minun mielestäni sellainen selkeä asia mikä täällä on tullut oikeastaan melkein jokaisessa puheenvuorossa esille on nämä erilaiset kelan hankinnat on kysymys sitten taksikyydeistä kun pitää mennä vaikkapa keskussairaalaan tai on kysymys tulkkipalveluista on kysymys vaativasta kuntoutuksesta minun mielestäni on erittäin positiivista että uuden punamultahallituksen ohjelmassa on todettu se että on valmiutta arvioida sitä millä tavalla hankintalaki soveltuu näihin erilaisiin sosiaali ja terveydenhuollon kilpailutuksiin koska kyllähän ne ovat sellaisia palveluita että jos siellä mennään vain eurot edellä niin yleensä tulee niitä ongelmia mitä tässä keskustelussa on kuvattu itse toivon että nyt toden totta tarkastellaan hankintalakia voidaanko tehdä ihan lainsäädännöllisiä muutoksia varmasti kelan pitää toimintatapojakin miettiä ja miettiä suorahankintojen käyttöä entistä enemmän mutta myös lakimuutokset on katsottava niin että ennen kaikkea ihmisen hoito ja tuki toteutuvat eikä sitten katsota vain sitä jonkun palvelun tuntihintaa ja

arvoisa rouva puhemies täällä on muutamia kysymyksiä tullut näistä takseista kysynyt kansanedustaja lähtikin on hyvä todeta että niin kuin varmasti edustajat tietävät kelan on toimittava lainsäädännön puitteissa ja ja silloin kun hankintoja tehdään niin markkinaoikeus puuttuu jos edellytetään että tietyt kalustot ovat tarjoushetkellä käytössä eli eli näitä näitä on kyllä valtuutetuissa käyty läpi mutta kyllä tunnen tämän tuskan ja itsekin pohdin välillä täytyykö lähteä ajamaan taksikyytejä kun en muuta ehtinyt tekemään kuin vastaamaan niihin huoliin mitä tuli kun taksi ei ei tullut uudenmaan osalta nyt kilpailutus on on tehty uudestaan mutta on mielestäni ihan perusteltua ja tämä ei tietenkään ole tuon kertomuksen mukaista kannanottoa mutta valtuutetut ovat tätä asiaa käyneet läpi että

sairauksista kun näitä takseja takseja käytetään edustaja räsänen nosti esille sen että pienet ryhmät eivät omaa paikkaa kelan valtuutetuissa ja ja tämä alleviivaa sitä tilannetta että kysymys on kansaneläkelaitoksesta viidestätoista miljardista kysymys on etuuksista joita jokainen suomalainen ainakin jossain elämänvaiheessa saa ja ja lainsäädäntö ei mielestäni eikä

ole ajan tasalla sen takia on täysin välttämätöntä että eduskuntaryhmien puheenjohtajistot nyt asettavat sen parlamentaarisen työryhmän ja ja katsotaan miten me saamme kela lainsäädäntöä uudistettua ripeästi ei tarvitse lähteä tyhjältä pöydältä meillä on asiantuntijatyöryhmä tehnyt esityksensä se ei ole täysin yksimielinen mutta siellä on peruslähtökohdat yksimielisiä niin että kelan hallinto saadaan sille tasolle että siellä esimerkiksi toteutetaan yleisiä valtionhallinnon periaatteita se mikä tässä asiantuntijatyöryhmässä jäi mielestäni vähän ohueksi mitä he eivät uskaltaneet kosketella on ylipäätään kelan valvonta jos ajatellaan että kansaneläkelaitosta aikoinaan valvoivat kansanedustajat niin on pohdittava mikä on järkevä tapa valvoa näin laajaa itsenäistä sosiaaliturvalaitosta esimerkiksi valtion tarkastusvirasto ei ole osallisena valvomassa varainkäyttöä vaikka kahdeksankymmentä prosenttia tulee valtion budjetista aivan välttämättömänä että parlamentaarinen työryhmä asetetaan ja pidän erinomaisena että hallitus on luvannut selvittää lainsäädännön uudistusta mutta se ei kyllä nyt riitä vaan laki pitää uudistaa haluan vielä kansanedustajille sanoa kun me kaikki yhdessä viime kädessä valvomme kansaneläkelaitoksen toimintaa että että olemme toimittaneet jo vuonna kaksituhattaseitsemäntoista valmiit lakipykäläesitykset ministeriöön ne valmisteltiin valtuutettujen pyynnöstä kelan johdossa on paljon asioita mitä kela on tehnyt esimerkiksi uudistanut organisaatiotaan mutta lakia ei ole uudistettu eli jos vaikka kahdessa osuudessa lakiesitykset tuotaisiin eduskuntaan on että laki saadaan vastaamaan tämän päivän toimintaa ja ennen kaikkea lainsäädäntö saadaan sellaiseksi että kansaneläkelaitos voi toimia sen nykyisten vastuiden mukaisesti arvoisa puhemies totean sen että tämä toimintakertomus on on keskeinen osa kansaneläkelaitoksen valvontaa mutta on tärkeää että myöskin ne liitteet käydään huolella läpi eduskunnassa on kertomusmenettely jonka mukaisesti tämä kertomus menisi sitten substanssivaliokuntaan eli sosiaali ja terveysvaliokuntaan

sanon myöskin ohi tämän kertomuksen nyt tehtävän jättävänä kelan valtuutettujen puheenjohtajana että olen kantanut vähän huolta siitä että sosiaali ja terveysvaliokunnassa joka on käsitellyt tätä kertomusta on ollut valtaosa kelan valtuutettuja ja ja tämän vuoksi on myös hyvä arvioida jatkossa miten tätä kertomusta käsitellään ja ja millä tavalla voitaisiin eduskunnassa uudistaa kelan kelan valvontaa ja ja sen takia todellakin vielä toistan sen että on välttämätöntä että tuo parlamentaarinen työryhmä asetetaan täällä edustaja pelkonen kysyi vielä nuorten tilanteesta syrjäytyneiden nuorten tukemisesta ja täällä edustaja laiho totesikin että neet nuoria koskeva projekti vakinaistetaan ja ja paljon muutakin pitää tehdä toivon että eduskunta ja valtuutetut voisivat jatkaa sitä työtä mitä tällä valtuutettujen kaudella ja viime eduskuntakaudella tehtiin että joihin ei ole ratkaisuja toimista yhteisiä seminaareja yksi keskeinen asia on se miten kela tekee yhteistyötä kuntien kanssa kun se perustoimeentulotuki on kansaneläkelaitoksen hoidettavana ja kunnalla on oma tehtävänsä siinä on iso riski että siinä jää väliinputoajia ja ja tähän täytyy löytää yhteistyössä ratkaisu siitä miksi ne yhteiset seminaarit ovat tärkeitä

arvoisa rouva puhemies täällä ollaan kiinnitetty huomiota tärkeisiin asioihin kelan toiminnassa mutta eräs minua askarruttava asia on toistaiseksi jäänyt kokonaan käsittelemättä haluankin tässä yhteydessä todeta että tämä asiakirja tämä kelan valtuutettujen toimintakertomus on yksi kelan asiakirjoista toinen minun mielestäni tärkeämpi on kelan tilastollinen vuosikirja kun täällä edustaja aittakumpu ymmärtääkseni leikillään heitti että tätä on hyvä lukea juhannuksena niin itse asiassa joka ilmestyy yleensä kesäkuussa on kolmen ja puolensadan sivun laajuudessa koko suomalainen sosiaaliturva eritelty terveysturva sosiaaliturva eläkkeet kaikki muut asiat ja nimenomaan sitä tutkimalla mieleeni ovat jääneet tietyt luvut joita tämä valtuutettujen toimintakertomus ei nyt sinänsä avaa viittaan sivulle viisikymmentäviisi missä on sairausvakuutuskorvaukset sieltä voitte lukea että viime vuonna kela korvasi yksityislääkäreiden palveluja viidelläkymmenelläkuudella miljoonalla eurolla yksityisiä hammaslääkäripalveluja neljälläkymmenelläyhdeksällä miljoonalla eurolla ja ja hoitoa se tarkoittaa käytännössä röntgenpalveluja fysioterapiaa ja laboratoriopalveluja neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla harvassa sosiaaliturvaan kuuluvassa määrärahassa on tapahtunut sellainen romahdus kuin näissä tapahtui viimeisen neljän vuoden aikana nimittäin hammashuollon korvaus oli saatu suomessa tasolle satakaksikymmentä miljoonaa euroa nyt se on siis vähän yli siitä kaksi kolmasosaa leikattiin pois yksityislääkäripalvelujen korvaus oli seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa nyt se on tuolla kuudenkymmenen miljoonan euron tasolla ja tutkimus ja hoitokorvaus puolitettiin tasolta kahdeksankymmentä miljoonaa tasolle neljäkymmentä miljoonaa euroa tämä on usein nähty poliittisena oikeisto vasemmisto kysymyksenä ajateltu että koska nämä ovat nimenomaan yksityislääkäreiden yksityishammaslääkäreiden ja yksityisten terveydenhuollon yritysten korvauksia niin tämä olisi jollakin tavalla epämieluisa asia poliittiselle vasemmistolle ja sitten taas hyvinkin mieluisa ja tärkeä asia poliittiselle oikeistolle minä näen tämän asian täysin päinvastaisesti edellisen hallituksen aikana kuten kerroin nämä lähes puolitettiin tietyiltä osin hammashuollon osalta jopa enemmän kuin puolitettiin ja nämähän ovat korvauksia jotka ovat ihmisille erittäin tärkeitä sen takia että meillä ei kuitenkaan kunnallinen eli se varsinainen palvelujärjestelmä ole riittävä silloin ihmiset tukeutuvat yksityiseen palvelujärjestelmään ja kela on sitä korvannut ja tähän tehtiin suomen historian rajuimmat leikkaukset viimeksi kuluneen eduskuntakauden aikana

arvoisa rouva puhemies näistä kelan kyydeistä ja taksikyydeistä on keskusteltu täällä salissa jo useampaan kertaan viimeksi oikeuskanslerin raportin yhteydessä ja nyt nyt tietysti tässä yritin itse etsiä täältä nyt sitten kustannuksia mitä tämä uudistus on maksanut ja en en itse asiassa saanut sieltä lukuja irti taisivat kelan valtuutetut ja ja puheenjohtaja lähteä pois kaiken kaikkiaan uudistuksen tavoitteet eivät ole tässä toteutuneet erityisesti sairaskuljetusten ja vammaiskuljetusten osalta ongelma on ollut koko ajan päällä ja ja myös

tuolla harvaan asutuilla asutuilla alueilla ovat selvästikin heikentyneet raportista ei löydy arviointia kelan valtuutettujen osalta tämän kilpailutuksen vaikutuksista niin kustannusten kuin palveluidenkaan osalta ja sitä tietysti olisin toivonut mutta onneksi tässä nyt hallitus on sitten käynnistänyt jo jo tällä hetkellä näitten taksipalveluiden osalta selvityksen ja ja siihen palataan toivottavasti sitten varmaan hyvinkin lähiaikoina